Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Gahleria ja varjoesittelijöitä erinomaisesta ja monipuolisesta mietinnöstä, jossa on nostettu tasapainoisesti esille pohjoisen, arktisen alueen mahdollisuudet, mittavat luonnonvarat, raaka aine ja energiavarat, uudet liikenneväylät ja matkailu, mutta myös samalla tuotu esille herkän arktisen luonnon haavoittuvaisuus ja alkuperäiskansojen oikeudet.

Odotan innolla komissaari Fülen lupaamaa komission kertomusta arktisesta politiikasta.